Arvoisa puhemies, Euroopan unionin myöntämät ei vastavuoroiset tullietuudet kehitysmaille mahdollistavat näille maille alempia tullimaksuja tuotteista, joita ne tuovat myyntiin unionimme alueelle.

Ansiotta ei tullietuuksia kuitenkaan tule antaa eikä myöntää. Kun maa rikkoo vakavasti ja järjestelmällisesti yhteisesti sovittuja ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia koskevia periaatteita, tulee etuudet voida peruuttaa väliaikaisesti.

Maa on kuitenkin onnistunut toteuttamaan merkittäviä toimia, joilla se on uudistanut yhteiskuntaa ja lisännyt avoimuutta.